Tätä raiskaustapausta ei voi erottaa siitä seikasta, että maassa abortoidaan tyttösikiöitä ja naisiin kohdistuva väkivalta on merkittävää viranomaisten puuttumatta asiaan.

Nämä tytöt oli ajettu perheestään pois, kun perheeseen syntyi kaivattu poikalapsi, viides lapsi.

Vanhin heistä, 14 vuotias tyttö, sanoi Me olemme täällä sen tähden, että me olemme tyttöjä.